Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, globalisaatiorahasto on toiminut silloin hyvin, jos ihmiset ovat sen kautta uudelleenkouluttautuneet tai saaneet uuden työpaikan.

Mutta on myönnettävä, että globalisaatiorahaston toiminnassa on paljon puutteita, ja nämä on korjattava. On tapauksia, joissa rahaston varoja on käytetty kompensoimaan kansallisia sosiaalietuuksia.

Myös päällekkäisyyksiä muiden EU rahastojen antamien tukien kautta on pystyttävä karsimaan.